Arvoisa puhemies, eilen illalla saavutettu sopu on luonteeltaan historiallinen.

Yliopistot ja tutkimus saavat lisää rahaa, myös nuorten vaihto ohjelmat turvataan, samoin Euroopan unionin rajojen valvontaan laitetaan lisää voimavaroja.

Ja tärkeintä on, että nuo rahat tulevat tavalla, joka on verotuksessa oikeudenmukaisuutta lisäävä, eivätkä ne merkitse jäsenvaltioiden veroihin puuttumista.

Tulen tukemaan tätä ratkaisua ja uskon, että tämä saa Suomessa erittäin laajan hyväksynnän.